Arvoisa puhemies, parlamentti on ottanut kantaa Intian kastittomien tilanteeseen jo aiemminkin. Olen tyrmistynyt siitä, että kastittomien tilanteeseen ei ole saatu mitään muutosta aikaan.

Pelkästään jo viime kuukausien väkivaltaisuudet osoittavat, ettei Intian valtio pyri tosissaan poistamaan erityisesti daliteihin kohdistuvaa syrjintää ja väheksyntää.

Valitettavasti Intian viranomaiset eivät ota tosissaan ihmisoikeusvelvoitteita kastittomia kohtaan, ja Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission on otettava tämä huomioon.